päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan asia pantiin tämän päivän ensimmäisessä täysistunnossa pöydälle tähän täysistuntoon nyt keskustelu jatkuu

että kevytautojen käyttöönottoa koskeva laki hyväksyttiin viime talvena eduskunnassa likipitäen yksimielisesti ja että asialla näin ollen on hyvin laaja poliittinen tuki näiden kevytautojen tarkoituksena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta ja kulkemismahdollisuuksia erityisesti siellä missä joukkoliikennettä ei ole eli käytännössä suurimmassa osassa suomea kevytautot olisivat käytössä turvallisempia kuin mopoautot tai mopot ja liikenne ja viestintäministeriön saaman palautteen mukaan näille kevytautoille on paljon kysyntää tarvetta selkeästi on tänään liikenne ja viestintävaliokunnassa kuulimme asiantuntijoita kevytautojen tilanteesta ja tänään eduskunnalle valiokunnan puheenjohtaja edustaja kymäläinen selkeästi kertoikin mikä on tilanne jos emme siirrä kevytautolakien voimaantuloa komissio voi käynnistää virallisen virallisen rikkomusmenettelyn eu lainsäädännön rikkomisen perusteella vahingot kansalaisille ja yrityksille voisivat siinä tilanteessa olla suurempia jos meidän lakimme rikkomusmenettelyn johdosta myöhemmin kumottaisiin siksi tarvitsemme nyt tämän siirron emmekö me täällä lakia säätävässä eduskunnassa ole kuuliaisia myös eu lainsäädännölle johon olemme sitoutuneet kyllähän me olemme ja siksi siirrämme nyt tätä lain voimaantuloa ja odotamme aivan oikein niin kuin täällä on todettu ripeitä toimia jotta kevytautot saadaan mahdollisimman pian käyttöön mutta ei meidän tässäkään asiassa kannata sillä tavalla tutkainta vastaan potkia että kun kuitenkin eulta viesti on selvä niin me nyt rauhassa mutta ripeästi hoidamme asian kuntoon niin että että saamme kevytautot käyttöön kansalaisten näkökulmasta on erittäin harmillista ja todella valitettavaa että lain voimaantulo nyt lykkääntyy eihän näin pitäisi käydä siksi meidän on toimittava viipymättä ja on aivan erinomaista että liikenneministeri onkin tarttunut ripeästi toimeen niin kuin hänen tapansa on annetaan tälle työlle täysi tuki kiitos ministerille myös siitä että vaikka hän ei täysin ymmärrettävästä syystä tänään päässytkään paikalle hän lähetti eduskunnalle eilen sähköpostitse hyvin laajan katsauksen asiaan tämä asia on nyt hyvin ripeästi saatava liikkeelle haluan todeta että kevytautojen käyttöönotto on myöskin täysin linjassa hallituksen selkeän ja kirkkaan alueellista tasapuolisuutta edistävän linjan kanssa

ja minä henkilökohtaisestikin pohjoisen ihmisenä voimme erittäin tyytyväisenä todeta että edellisen hallituksen toteuttama tasapuolinen aluepolitiikka jatkuu ja meillä on hallitus joka jatkaa alueiden vahvistamista hyvin monella tavalla nämä kevytautot ovat osa alueiden tasapuolisuutta kun nuoret ja muut jotka kevytautoja tarvitsevat pääsevät kulkemaan turvallisesti nyt meillä eri puolilla suomea myöskin laitetaan teitä kuntoon saamme nyt budjetissa kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa korotusta perusväylänpitoon mikä hyvin merkittävällä tavalla myöskin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen esimerkiksi meille kotikaupunkiini ouluunkin saimme jo lisätalousarviossa rahaa ratapihan kunnostukseen ja syväsataman viimeistelyyn jotka myös vahvistavat näitä kulkemismahdollisuuksia kun täällä tänään on puhuttu alueiden mahdollisuuksista ja elinvoimasta pidän hyvin merkittävänä nostaa esille myös sen että saimme jatkoa itä ja pohjois suomelle erittäin merkittäviin kuljetustukiin niitä kannattaa kehittää myöskin edelleen jotta yritysten elinvoima säilyy uskon että nämä alueiden elinvoimaa vahvistavat päätökset ovat aluepolitiikassa ansioituneelle edustaja heinosellekin päätöksiä joista hän mielellään esittää hallitukselle kiitoksen
arvoisa

puhemies kevytautoilla on ollut laaja poliittinen tuki viime kaudella kun täällä salissa käytiin sitä ja vietiin asioita eteenpäin ja uskon että kevytautoilla on edelleen laaja poliittinen tuki niin että suomeen saadaan tämä laki vahvistettua on erittäin harmillista että olemme tässä tilanteessa että nyt joudumme siirtämään lain voimaantuloa mutta tämä on eusta johtuva asia kiitän lämpimästi ministereitä harakka ja tuppurainen että olette tulleet tänne paikalle näin tärkeän asian tiimoilta täällä salissa tänään iltapäivällä oli täällä olisi ministereitä paikalla ja nyt on ministereitä paikalla jos edustaja heinonenkin huomaa sen ministeri harakka on nimenomaan ministeri marinin sijainen joka voi myöskin asioita viedä eteenpäin ja toiveita kuunnella tämän hallituksen esityksen taustalla on todellakin euroopan komission huomautukset ja sille tehdyt kantelut joita on suomesta mennyt euroopan komissioon ja joiden johdosta on riski että rikkomusmenettelyn käynnistämisestä suomea vastaan voi aiheutua suomelle kustannuksia ja haittoja siksi on että nyt käymme tätä keskustelua ja pyrimme löytämään myöskin ratkaisuja siihen miten kevytautolaki saadaan myöskin voimaan suomessa voimaantulon siirtämisen tavoitteena siis tämän hallituksen esityksen tavoitteena on selvittää olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa sellaisiksi että ne olisivat euroopan unionin lainsäädännön mukaisia itse uskon ja toivon että niitä on mahdollista muuttaa sen mukaisiksi että komissiokin ne hyväksyy itse toivon että myöskin liikenne ja viestintäministeriössä heti tämän jälkeen työ jotta tätä asiaa saadaan eteenpäin nyt tässä esityksessä on ainoastaan että saadaan voimaantuloa siirrettyä vuodella tämä on välttämätöntä omasta mielestäni ja toivon tälle asialle pikaista käsittelyä myöskin ja toivon ettei tämä siirry mihinkään että se ensimmäinen yhdettätoista ei meille koidu ongelmaksi

sanon nyt sen että kyllä keskusta haluaa ja itsekin haluan siinä samalla edelleen että suomeen saadaan sellainen kevytautolainsäädäntö jonka myös eu komissio voi hyväksyä ja toivon ja uskon että liikenne ja viestintäministeriön virkamiehet etsivät ratkaisuja tämän asian maaliin saattamiseksi keskusta haluaa olla myöskin tässä yhteistyössä

arvoisa rouva puhemies meillä on nyt siis käsittelyssä viime vaalikaudella kovasti puhuttanut hanke joka sai selkeästi enemmistön tuen taakseen tässä salissa yli satakuusikymmentä kansanedustajaa oli sitä mieltä että kevytautolainsäädäntö on tervetullut esitys minä itse mukaan lukien tätä liikenne ja viestintävaliokunnassa hyvin hyvin käsiteltiin tehtiin aika aika laaja laaja kuulemiskierros tästä kevytautolainsäädännöstä kaiken kaikkiaan siinä oli mukana hyvä edustajakollega torniainen joka käytti äskeisen puheenvuoron nyt me olemme siinä tilanteessa että lain voimaantuloa pitää siirtää ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista vuodella eteenpäin koska komissio on huomauttanut meitä muun muassa kevytautojen eu ajokorttidirektiivin vastaisuudesta tässä kohdin on syytä huomioida miksi meillä on tämän asian kohdalla kiire jos viime vaalikaudella hyväksytyt lait tulevat voimaan vahingonkorvausvaateiden mahdollisuudet suomelle saattavat realisoitua epäilen että kukaan ei varmasti tässä salissa sitä kuitenkaan toivo nyt kun näitä muutosehdotuksia toivottavasti hyvin nopeasti enemmistön tahdosta lähdetään käsittelemään eun komission ja sidosryhmien kanssa toivon itse todella että ratkaisu löydetään ettemme ole siinä tilanteessa että hallitus joutuisi myöhemmin kumoamaan kevytautoja koskevat lait että sitäkään tässä salissa kauhean moni toivoo muutama sana ympäristönäkökulmista jotka ovat kovin ajankohtaisia tietysti ajankohtaisia myös tämän lainsäädännön kohdalla mitä tulee arvioihin siitä että osa nuorista ohjautuisi uudistuksen myötä pois joukkoliikenteen käytöstä niin haluan muistuttaa että maaseutumaisissa kaupungeissa ja maaseudulla ei todellakaan ole mahdollisuutta kulkea tänäkään päivänä opiskeluihin ja harrastuksiin jouhevasti jos ollenkaan

puhemies tosiaan on harmillista että edellisen eduskunnan laajalla enemmistöllä säätämä laki näistä niin sanotuista kevytautoista on nyt yllättäen kohdannut tällaista vastatuulta eun puolelta ja arvoisa puhemies on hyvä että täällä ovat vastaamassa sekä eurooppaministeri tuppurainen että työministeri harakka koska minullakin on heille molemmille tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä joihin ehkä he osaavat taitaviksi tunnettuina ministereinä vastata tosiaan arvoisa puhemies tämän lain tärkein se että kun nuorilla on tarvetta liikkua ja tätä liikkumisen tarvetta on lähdetty hoitamaan näillä niin sanotuilla mopoautoilla joita tosiaan sitten traktorikortin tai mopokortin omaavat nuoret ovat voineet kuljettaa niin on käytännössä havaittu että nämä ovat erittäin turvattomia tuolla ja nuorten turvallisuus on varmasti tämän salin ykkösasia josta haluamme kaikki huolehtia juuri tästä syystä on haluttu luoda tällainen kevytautoluokka jota nämä kyseiset nuoret ja miksei ehkä sitten myös ikäihmiset joilla

auton käyttö tieliikennenopeudella ei enää tunnu luontevalta ja turvalliselta voisivat turvallisesti tuolla liikenteen seassa käyttää käyttää nämä ajoneuvot olisivat turvallisia niin kuljettajilleen kuin myös muulle liikenteelle tästä syystä on tietysti erityinen vahinko että nyt on tullut tällaista epäluuloa eun suunnalta ja hallitus on menossa nyt tätä lainsäädännön voimaantuloa siirtämään tai esittää sen siirtämistä mielestäni tämä nyt ei ole aivan läpihuutojuttu ainakaan tässä esitetyssä muodossa arvoisa puhemies on aivan selvää että autoilu on välttämätön osa suomalaisten arkea itse kun olen oman nuoruuteni viettänyt tuolla maan pohjoisimmassa osassa lähellä ruotsin rajaa niin ruotsalaiset nuoret pääsivät hyödyntämään näitä me ainakin kutsuimme niitä epa traktoreiksi silloin omassa liikkumisessaan nuorilla se nyt oli varmasti etupäässä harrastusta ja asiointia joissa saattoi kulkea sitten jopa rajan yli en itse asiassa tiedä tekivätkö ruotsalaiset nuoret väärin tullessaan näillä ajoneuvoilla suomen puolelle ilman varsinaista ajokorttia haluaisin kysyä eurooppaministeri tuppuraiselta että miten voi olla että ruotsissa tämä asia on saatu hoidettua jo aikapäiviä sitten mutta meillä suomessa tätä ei nyt saataisi kuntoon haluan muistuttaa arvoisa puhemies että tämä on kuitenkin eduskunnan lähes yksimielisesti laajalla enemmistöllä hyväksymä lakiesitys arvoisa puhemies toinen tärkeä näkökulma on se että elinkeinomme ovat täysin riippuvaisia saavutettavuudesta ja nyt ei puhuta lentoliikenteestä tai raiteista vaan siitä että työntekijät pääsevät myös työpaikoilleen esimerkiksi tuolla pohjoisimmassa suomessa on viime vuodet eletty hienoa matkailun kasvua matkailu on erinomainen työvoimaintensiivinen elinkeino joka tuo työtä ja toimeentuloa monille hyviä työtilaisuuksia myös nuorille matkailukeskukset leimallisesti sijaitsevat asutustaajamien ulkopuolella jolloin nuorille matkailualan työntekijöille tulee tulee tarve käytännössä hyödyntää omaa ajoneuvoaan nämä kevytautot olisivat aivan erinomaisia välineitä turvallisia ja joustavia nuorille siirtyä sinne missä työtä käytännössä tehdään niin kysyisin työministeri harakalta eikö ole totta että suomessa on tällä hetkellä merkittävä työn ja työntekijöiden kohtaanto ongelma ja jos meillä suinkin on keinoja edistää ripein ottein sitä että työtä päästään tekemään siellä missä työtä on tarjolla niin kaikki keinot tulisi käyttää eikö olisi ministeri harakan hallinnonalan näkökulmasta toivottavaa että nämä tarvittavat eun vaatimat muutokset tehtäisiin nopeammassa kuin tässä hallituksen esittämässä aikataulussa arvoisa puhemies tässä lyhyesti

arvoisa rouva puhemies on ollut oikeastaan poikkeuksellisenkin laaja poliittinen tuki jonka huipentumana lakiesitys hyväksyttiin viime talvena eduskunnassa lähes yksimielisesti euroopan unionin komissio kuitenkin harmillisesti katsoo että kevytautoihin ei voida soveltaa ajokorttidirektiivin maatalous ja metsätraktorin määritelmää vaan moottoriajoneuvon määritelmää tällöin niiden kuljettamiseen ei voida kansallisesti säätää am ajokorttiluokan ja viidentoista vuoden alaikärajan vaatimusta tuli siis soraa kevytautojen rattaisiin olemme ajautumassa tilanteeseen jossa vuoden mittaisen siirtymäajan puitteissa pitäisi miettiä keinoja sille miten lainsäädäntö mahtuu eu oikeudellisiin raameihin uskon että asia on ratkaistavissa ja terve järki voittaa kevytautoilun lähtökohtana on kovin kannatettava ajatus kevytautot ovat turvallisempi vaihtoehto mopoautoille mopoautoissa rakenne korin kestävyys ja jarruteho ovat heikompia kuin henkilöautoissa ja siten myös kevytautoissa kevytautot ovat siis henkilöautoja joiden maksiminopeus on kuusikymmentä kilometriä tunnissa samoin suurin sallittu omamassa olisi liikenneturvallisuussyistä tuhatviisisataa kiloa joten muuntamismahdollisuus ei koske esimerkiksi niin sanottuja katumaastureita käytännössä kevytautoksi muuntaminen tapahtuisi asentamalla autoon nopeudenrajoitin ja vastaavasti kevytauton voisi aina muuntaa takaisin henkilöautoksi siis hyvin järkevää ja hyvin kätevää

kahdeksantuhattasata kappaletta mopoautojen määrä on siis vajaassa kymmenessä vuodessa tuplaantunut se on myös tarkoittanut sitä että liikenteessä on yhä enemmän niitä joiden korisuoja on täysin olematon

kevytautolakien voimaantuloa siirretään kuten nyt näyttäisi tapahtuvan tulee lakien muutosehdotuksia valmistella välittömästi tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja eun komission kanssa uskon että monimutkaisempiakin asioita on ratkaistu kevytautot ja ne salliva lainsäädäntö ovat turvallisuuskysymys ja sen ratkaisemiseksi pitää olla kyvykkyyttä ja pitää olla tahtoa arvoisa puhemies epävarmuus kevytautolakien voimaantulosta on jokaisen kannalta harmillista ja kiusallista

arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja tästä esityksestä ja olen myös itse samaa mieltä siitä että harvoin esitystä hyväksytään eduskunnassa yhtä laajalla yhteisymmärryksellä kuin millä tämä kevytautolaki on viime kaudella hyväksytty tulkitsen edelleen että tämän talon vankka enemmistö tukee edelleen tätä esitystä ja haluaa että säädetään laki jolla turvallisemmat kevytautot saadaan nuortemme käyttöön varsinkin maakunnissa tarve nuorten kulkuyhteyksien parantamiseen on iso koska toimivaa joukkoliikennettä ei ole nimeksikään uskon että tämänkin arvion me kaikki tai ainakin lähes kaikki tässä salissa jaamme laille on iso tarve joka tapauksessa pidän kevytautolain lähtökohtia lähtökohtia hyvinä ja erittäin kannatettavina no nyt sitten kun komissio on antanut suomelle huomautuksen tästä lainsäädännöstä haluaisin korostaa kuitenkin sitä että tässä kohtaa kannattaa edelleen säilyttää maltti ja ja tällaiseen hätiköintiin tai tai juoksenteluun joka suuntaan ei ole mitään syytä itse asiassa tämä huomautus on pitkälti sama minkä suomi sai jo vuosi sitten kun tätä lainsäädäntöä valmisteltiin näin ollen voitaneen sanoa että asia ei ole tullut kuitenkaan suurena yllätyksenä ministeriöön eikä eikä myöskään tähän taloon totean myös sen verran että että kun tässä syksyn aikana on käytetty myös puheenvuoroja siitä että tätä tätä lakia ei voitaisi saattaa voimaan en näe asiaa näin tämä esitys jolla tämän lain voimaanastumista siirrettäisiin eteenpäin jona aikana haettaisiin ratkaisut komission esille nostamiin huoliin on minusta perusteltu ja ja meidän täytyy antaa vahva poliittinen tuki siitä että että ministeriön ja liikenneministerin täytyy hakea sellaiset ratkaisut joilla kevytautolainsäädäntö saadaan saatettua voimaan ja tuotua sitten eduskunnan käsittelyyn liikenne ja viestintäministeriön tiedotteessa todetaan komission huomautus ei estä lain voimaantuloa mutta voi noudattamatta jätettynä johtaa rikkomusmenettelyn käynnistämiseen komission toimesta voi johtaa tässä kohtaa siis ei ei kannata myöskään nyt nostattaa huolia tilanteesta tämä ei ole ensimmäinen kerta kun komissio käy keskustelua jäsenmaan kanssa nyt on tärkeää tehdä vain muutokset järkevällä aikataululla ja saattaa laki voimaan

arvoisa puhemies

olisi pitänyt painaa stop nappia ja jättää kevytautolaki säätämättä mutta ei pelkästään siitä syystä että tämä laki on monessa kohtaa eu lainsäädännön kanssa ristiriidassa kohdat tuodaan selkeästi esille tämän nyt käsillä olevan hallituksen esityksen perusteluissa mielestäni kevytautolakia ei olisi alun perinkään pitänyt säätää

se perusasia miksi sitä ei olisi pitänyt säätää on liikenneturvallisuus täällä jo todettiin että nimi kevytautolaki on itse asiassa harhaanjohtava

täsmällisempää olisi puhua hidasautolaista koska tässähän on kyse tavallisista autoista joiden nopeus vain on hidastettu ne eivät ole yhtään sen kevyempiä kevyempää on vain se ajo opetus minkä niin sanottu kevytautolain mukaisesti tarvitsee käydä jotta saisi ajo oikeuden näihin niin sanottu kevytautoihin kun kevytautoja on perusteltu nuorten turvallisuudella on ajateltu vain auton kuljettajan turvallisuutta ei niiden jotka ovat auton kyydissä eikä muiden tielläliikkujien ja auton kuljettajankin turvallisuutta vain hyvin kapeasta näkökulmasta kokonaan on tosiaan sivuutettu vaikutus muihin tielläliikkujiin mutta myös se mitä ajo opetuksen keveys vaikuttaa kaikkien tielläliikkujien autossa matkustajana olevien ja myös auton kuljettajan turvallisuuteen

olen itse saanut insinöörikoulutuksen teknillisessä korkeakoulussa otaniemessä mutta jo itse asiassa koulufysiikassa kerrotaan että kappaleen ja myöskin auton liike energia on verrannollinen sen massaan ja lisäksi nopeuden neliöön

olen huomannut sen että monille joilla ei ole luonnontieteellistä tai tekniikan koulutusta tämä asia on vaikea ymmärtää ihmisille ei ole intuition pohjalta selvää että kun nopeus kasvaa jarrutusmatka kasvaa vielä enemmän koska jarrutusmatka on verrannollinen liike energiaan esimerkiksi jos ajoneuvon nopeus kasvaa neljästäkymmenestäviidestä kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa jarrutusmatka kasvaa melkein kahdeksankymmentä prosenttia toinen esimerkki kuvata tätä ilmiötä on se että jos kaksi samanlaista autoa samalla tiellä samassa kelissä lähtee jarruttamaan toinen satasen toinen kahdeksankympin nopeudesta niin siinä kohtaa missä kahdeksastakympistä jarruttamaan lähtenyt auto jo pysähtynyt satasesta jarruttamaan lähteneen vauhti on vielä kuusikymppiä ja kun nyt tosiaan jo nopeudennosto neljästäkymmenestäviidestä kuuteenkymmeneen lisää auton liike energiaa melkein kahdeksankymmentä prosenttia sitten tähän tulee päälle vielä se että mopoautoihin verrattuna nämä niin sanottu kevytautot voivat olla painoltaan jopa kolminkertaisia se tarkoittaa että liike energia joka ratkaisee sen millaista vahinkoa syntyy törmäyksissä on yli viisinkertainen

jotka ovat perustelleet näitä niin sanottu kevytautoja auton kuljettajan turvallisuudella argumentaatio perustuu siihen että näissä moderneissa oikeissa autoissa on paremmat jarrut paremmat turvallisuusjärjestelmät ja niin poispäin nämä kaikki uudet tekniset hienoudet voivat vain osittain kompensoida sitä vaaraa mikä syntyy siitä että liike energia kasvaa se että kun sallittu nopeus kasvaa niin jarrutusmatka kasvaa vielä enemmän se tarkoittaa enemmän törmäyksiä samalla huomiokyvyllä kasvanut liike energia tarkoittaa isompia vahinkoja

samoilla ajotaidoilla pidän todella jo lähtökohtaisesti vastuuttomana sitä ajatusta että normaaleja autoja annetaan nuoremmille ihmisille kuin jotka voivat normaalin ajokortin saada ja erittäin paljon kevyemmän ajo opetuksen pohjalta näiden seikkojen lisäksi komissio on kirjelmässään todennut että nämä niin sanottu kevytautot tai se ajokortti millä nyt niin sanottu kevytautolain perusteella voisi normaalia autoa jossa on tämä nopeusrajoitin saada kuljettaa niin nämä niin sanottu kevytautot eivät täytä niiden ajoneuvoluokkien määräyksiä mitä eun ajokorttilainsäädännössä on että minkälaista vekotinta saa kuljettaa tämän tyyppisellä ajokortilla sen lisäksi komissio kiinnittää huomiota asiaan jota en ainakaan muista ollenkaan käsitellyn silloin viime eduskunnan aikana kun tätä kevytautolakia käsiteltiin eli siihen että tavallisessa autossa voi olla myös matkustajia monta kappaletta me kaikki tiedämme että joka vuosi suomessa tapahtuu traagisia liikenneonnettomuuksia myös tavallisilla autoilla joiden joiden kuljettajalla on tavallinen ajokortti jonka hän on saanut nuorena ja kyydissä on nuoria ihmisiä jos tämä niin sanottu kevytautolaki astuisi voimaan se suurentaisi tämän tyyppisten traagisten onnettomuuksien todennäköisyyttä suomen teillä sen takia mielestäni tämä koko kevytautolaki oltaisiin voitu kumota mutta toiseksi järkevin ratkaisu on siirtää sen voimaantuloa hallituksen esityksen tarkoittamalla tavalla

arvoisa rouva puhemies

tuonut meidän nuortemme elämään erittäin paljon sisältöä se on mahdollistanut harrastuksiin ja liikenteessä mukana oleminen on opettanut heille vastuunkantoa kilometrejä meidän perheemme mopoautoon on kertynyt jo reilut kolmekymmentätuhatta perheeni mopoautokokemuksella osaan kuvitella kuitenkin kuinka turvaton ja vaarallinen mopoauto on kolaritilanteessa arvoisa rouva puhemies maaseudulla mopoautoilla ja mahdollisilla kevytautoilla ajetaan muun liikenteen seassa myös sata ja kahdeksankymmenen kilometrin tuntinopeusalueilla meidän perheemme mopoauton kilometreistä valtaosa on kertynyt viitostietä ajettaessa juva mikkeli välillä jossa on kahdeksankymmenen kilometrin nopeusrajoitusalueet turvallisuutta ajatellen kevytauto on rakenteeltaan tietenkin turvallisempi kuin mopoauto mutta taajaman ulkopuolella tapahtuvat vaaratilanteet eivät vähene nopeusrajoitetulla kevytautollakaan arvoisa puhemies toivoisin keskustelujen kevytautoista siirtyvän ajokortteihin mielestäni b ajokortin alaikärajaa voitaisiin tiputtaa eun sallimaan seitsemääntoista ikävuoteen ja voitaisiin alkaa keskustelemaan b kortin ajoharjoitteluluvista kuusitoista vuotiaille edellä esittämäni vähentäisi huomattavasti tarvetta kevytautoille ja pienentäisi ajan mittaan mopoautokantoja nyt poikkeusluvan kautta b kortilla ja normaalilla henkilöautolla ajelee turvallisesti jo paljon seitsemäntoista vuotiaita kiitos

arvoisa puhemies kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu kevytautojen salliminen on on todella järkevää kyse on liikenneturvallisuuden parantamisesta nykyiset mopoautot ovat turvallisuusriski ja ne ovat myös kalliita väljemmin asutuilla alueilla nuorten liikkuminen on pystyttävä järjestämään nykyistä turvallisemmin ja kustannustehokkaammin tässä kevytautot ovat vastaus kevytautot todella ovat järkeä kuten edustaja kivisaari puheenvuorossaan osuvasti totesi pidän ehdottoman tärkeänä että löydetään ratkaisu siihen että kevytautot sallitaan suomessa ja kevytautolainsäädäntö kokonaisuudessaan saadaan voimaan kuten edustaja marttinen totesi ministeriökin on todennut että komission huomautus voi johtaa rikkomuskanteeseen mutta ei siis sellaisenaan estä lain voimaantuloa eli siis voi todella johtaa rikkomuskanteeseen ei ehdottomasti johda komissio ei ole todennut että rikkomusmenettely käynnistetään jos tarvittavat muutokset voidaan voimaantulosta huolimatta tehdä lain voimaantulo ei siis liene ongelma minä haluan nostaa ylipäätään esille kysymyksen siitä säikymmekö suomessa liikaa tällaisia komission huomautuksia pitää muistaa myös se että komissio ei ole eussa edes se taho joka viime kädessä ratkaisee mikä on eu oikeuden mukaista ja mikä ei eun tuomioistuin viime kädessä ratkaisee tulkintaerimielisyydet ei komissio ja minä haluan lopuksi nostaa vielä esille kysymyksen tästä omaisuudensuojariskistä johon täällä on viitattu ihan kysymyksenä esittäisin nyt paikalla oleville ministereille onko tätä tarkemmin selvitetty koskevatko nämä riskit myös lain allekirjoittamisen jälkeen syntyneitä odotuksia ja tulisiko tätäkin vielä tarkemmin selvittää

arvoisa rouva puhemies kevytautolain lykkäämisestä olevan perusteltu koska euroopan unionin oikeusjärjestelmäänhän meidän toki tulee jäsenenä tyytyä ja viedä sitä kautta asiaa eteenpäin niin että siitä saadaan laillinen ja hyvä

mitä tulee sitten perusteluihin kannattaako se tehdä niin mielestäni se kannattaa tehdä

en muista päivää mutta kuitenkin olin autolla tulossa jostakin kokouksesta kotiin kun ensimmäisen kerran kuulin radiosta että tässä on tämmöinen ongelma syntynyt ja sitten kuulin sen tiedon että kuulemma tämä komission antama kirje oliko se nyt huomautus vai palaute olkoon kumpi tahansa on nyt ulkoministerin hallussa ja kuulemma salainen minä vain kysyn onko todella niin että tällaista paperia ei voida eduskunnalle tuoda tai valiokuntaan en tiedä onko se paperi liikennevaliokunnassa ollut ollut nähtävillä mutta ei siellä nyt pitäisi mitään valtiosalaisuuksia olla enkä ikinä ole uskonut tällaisiin tällaisiin väitteisiin että joku paperi olisi salainen ymmärrän jos valtiosalaisuus olisi kyseessä tai joku suomen turvallisuuteen liittyvä erittäin tärkeä asiakirja sen salaamisen ymmärrän mutta tämmöisissä asioissa en varmasti ymmärrä

radio ohjelmassa mainittiin että se on jollakin lailla salainen paperi ja se on kuulemma ulkoministerin takana edustaja kymäläiselle tiedoksi tällainen kuulin sen radiosta kai se totta on joka tapauksessa arvoisa puhemies kun vedotaan tässä keskustelussa siihen mikä on tällaisen kevytauton turvallisuus niin en jaksa mitenkään ymmärtää tällaista perustelua parin tuttavani lapset ajavat tämmöisellä mopoautolla ja olen kuullut heidän kommenttejaan yhden perheen isä oli käynyt kokeilemassa tyttärensä hallussa olevaa mopoautoa isän omistamaa mutta tytön käytössä olevaa ja hän kauhistui sanoi että on aivan karmea ajettava en jaksa ymmärtää

nyt volkswagen golf taikka toyota yaris tai joku vastaava auto on ensinnäkin turvakori elikkä se on täyttänyt euroopassa korille asetetut turvallisuusvaatimukset sitten siinä on abs jarrut sitten siinä on tietysti airbagit sitten siinä on hyvät turvavyöt ja sitten siinä on luistonesto ja vakausjärjestelmä niin että auto kun lähtee sivuluisuun se oikaisee kovin paljon itsensä nimittäin mopoautossa näistä ominaisuuksista ei ole mitään se on aivan nolla minä en ymmärrä minkä tautta tässä salissa pitää vääntää musta valkoiseksi kyllä meidän nuoret ansaitsevat sen että heillä on turvallinen ajoneuvo kun he lähtevät liikkeelle meidän nuoret ovat varmasti aivan kymmenen kertaa taitavampia koneiden silloin aikanaan kun olin heidän iässään nämä nykyiset nuoret ovat oppineet jo kartingautolla tai kuka minkäkinlaisella vempaimella ajamaan jo ennen kouluikää ja sitten täällä esitetään että he muka eivät tämmöisiä autoja hallitse kyllä minä sanon että pikkusen perustelu ontuu eikä ihan

tämä asia pitää selvittää en arvostele hallituksen esitystä hyvä että se selvitetään ja vuoden sisällä saadaan vastaus tähän asiaan mutta millään minä en jaksa arvoisat ministerit uskoa sitä että euroopan unionin komissio haluaisi meidän nuoremme saattaa sellaiseen vaaraan se on korvattavissa tällä kevytautolla

olkoon kuka tahansa arvoisa puhemies tässä asialla ollut en sitä minä tiedä eikä minun tarvitse tietää mutta tosiasia tässä on se että meidän nuorten tulevaisuus ja terveys ja turvallisuus on varmasti tärkein kaikista olen muutaman kerran joutunut tuolla tien päällä omalla autollani ajaessa onneksi siinä autossa on aika hyvät valot näkemään tämmöisen mopoauton edessä ja onhan se hengenvaarallinen peli ajatelkaa että siinä edessä on menossa vaikka volkswagen golf joka on kolme vuotta vanha jossa on hyvät valot asianmukaiset valot sekä eteen että taakse huomiovalot ja kaikki viimeisen päälle se näkyy jo kilometrien päähän vaan tämmöinen pikkunen tötterö siinä tiellä lumisateessa ei näy minnekään se on erittäin vaarallinen toivoisin teiltä arvoisat kansanedustajat että olisimme vähän realisteja ja rehellisiä tälle asialle minun mielestäni jokaisen nuoren ihmisen terveys ja tulevaisuus on äärimmäisen tärkeä asia ja sellaista asiaa ei pidä altistaa poliittiselle jaarittelulle kyllä kyllä suomen eduskunnan pitää suomen nuorten takana seisoa pystypäin ja toivottaa heille hyvää tervettä elämää ja lopettaa fysikaalinen keskustelu siitä onko joku jarrutusmatka lyhyt tai pitkä kyllä tosiasia on että kun abs jarruilla varustettu auto on niin se varmasti pysähtyy kuin seinään kun taas mopoautolla kun painat jarrua se lähtee vain sivuluistoon koska siinä ei ole luistonestojärjestelmiä

nyt annetaan vastauspuheenvuorot ministereille ministeri tuppurainen

viisi minuuttia

keskustelusta nyt täällä tänään tässä istunnossa jo aiemmin päivällä esitetyistä puheenvuoroista olemme työministeri harakan kanssa kuunnelleet näitä kaikkia puheenvuoroja ja keränneet kysymyksiä ylös ja niihin joihin emme nyt juuri tässä hetkessä vastaa palaamme myöhemmin tästä asiasta vastaava liikenne ja viestintäministeri sanna marin on kuten tiedossa on parhaillaan virkamatkalla yhdessä tasavallan presidentin kanssa ja siten estynyt osallistumasta tähän istuntoon joten omalta osaltani eurooppaministerinä valtioneuvoston puolesta vastaan nyt muutamiin täällä esitettyihin huoliin ja toiveisiin tämä nyt käsillä oleva esitys on liikenneturvallisuuden kannalta se on tärkeä meidän nuortemme turvallisuuden kannalta ja on syytä korostaa että tätä tavoitetta olemme eduskunnassa tukeneet yhdessä hyvin laajasti nyt on kysymys siitä miten me saamme tämän tahtotilan toteutettua parhaiten eu lainsäädännön puitteissa joka meitä kuitenkin sitoo miksi tässä on otettava tämä aikalisä no euroopan unionin komissio katsoo että kevytautoihin ei voida soveltaa ajokorttidirektiivin maatalous tai metsätraktorin määritelmää vaan moottoriajoneuvon määritelmää siitä on kyse ne kuuluvat siten ajokorttidirektiivin soveltamisalaan eikä niiden kuljettamiseen voida siten kansallisesti säätää am ajokorttiluokan ja viidentoista vuoden alaikärajavaatimusta

ensimmäinen marraskuuta kaksituhattayhdeksäntoista siis marraskuun alkuun mennessä ei ole mahdollista selvittää olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa siten että ne olisivat euroopan unionin lainsäädännön mukaisia

silloin että ajokorttidirektiivin soveltaminen on avoin tulkinnoille koska traktoreiksi on aiemmin hyväksytty ajoneuvoja joiden käyttötarkoituksen voidaan ensisijaisesti katsoa olevan matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen komission kanta oli tiedossa jo lakien valmisteluvaiheessa mutta epävirallisten keskustelujen perusteella oletettiin ettei komissio ryhtyisi toimenpiteisiin ellei se olisi välttämätöntä ja nyt komissiolle on tehty laeista useita kanteluita joihin on reagoitava jos lait tulevat voimaan tästä on kysymys tämä lisää riskiä rikkomusmenettelyn käynnistämisestä jos kevytautolakien voimaantuloa siirretään tullaan lakien muutosehdotuksia valmistelemaan tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien ja eun komission kanssa nyt on tarkoitus selvittää mahdollisimman nopeasti onko asiassa löydettävissä komissiota tyydyttävällä tavalla ajokorttidirektiivin mukainen ratkaisu keskusteluja komission kanssa on virkamiestasolla jatkettu ja komission virkamiehet ovat kertoneet olevansa valmiita keskustelemaan suomen mahdollisista muutosehdotuksista mikäli sellaisia heille toimitetaan keskusteluyhteys on siis olemassa ja me toimimme tässä aktiivisesti aivan varmasti tässä myös selvitetään se

ruotsin malli jotenkin sovellettavissa niin että halutut tavoitteet täyttyvät ja kaikki muut vaihtoehdot tässä selvityksessä puhemies varmasti käymme lävitse ja
ministeri harakka kolme minuuttia voi pitää paikaltaan
arvoisa puhemies minäkin osaltani kiitän tästä käydystä keskustelusta olen itsekin silloin edellisessä eduskunnassa äänestänyt tämän lain puolesta kuten suuri enemmistö mutta tiedossa oli jo silloin ja silloin kun hallitus teki päätöksen lähes päivälleen vuosi sitten valtioneuvoston istunnossa että eu komissio oli jo antanut huomautuksen ja oli tiedossa kuten hallituksen esityksestä käy ilmi että tällainen riski on olemassa kuten riskien kanssa joskus käy niin nyt se on realisoitunut oikeuskansleri on suositellut että eu oikeuden kanssa ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä ei tulisi pyrkiä säätämään tämä on kyllä aika lailla linjassa sen kanssa minkälaisia ratkaisuja edellinen hallitus on tehnyt muistamme esimerkiksi makeisveron joka poistettiin sen tähden että siihen liittyi kanteluita sen fiskaalinen merkitys oli oli suuri puhuimme sadan miljoonan euron suuruusluokasta mutta siltikin sen riskin osalta että olisimme joutuneet korvausmenettelyihin ja mielestäni jossain määrin ymmärrettävästi poliittisen vastuunkannon osalta katsottiin välttämättömäksi siitä luopua myös toisinpäin edellinen hallitus on toiminut esimerkiksi silloin kun eu komissio huomautti energiatodistuksista vaikka suurin osa suomalaisista sanoa että autotallien energiatodistus ei ole millään tavalla välttämätön asia tähän eu komission huomautukseen edellinen hallitus sitten päätti reagoida ja sääti tällaisen lain joten tätä varovaisuuslinjaa noudatetaan oli kokoomus sitten hallituksessa tai oppositiossa ministeri tuppuraisen esittämään selvitykseen ei ole kovin paljon lisättävää voidaan ehkä todeta inhimillisestä näkökulmasta kuten täällä on jo paljon vedottu kertomuksiin tuntemuksiin kokemuksiin siitä minkälaisiin tarpeisiin tätä kevytautoa on on ajateltu tarvittavan että toki on harmi niille nuorille niitä on jonkun verran jotka ovat jo suorittaneet tämän am luokan kortin että se ei nyt sitten sovellu kevytautoihin tällä tietämällä joka tapauksessa tällainen kortti oikeuttaa kuljettamaan kevyitä nelipyöriä kuten mopoautoja ja t kolme ajoneuvoluokkaan kuuluvia traktoreita joten sen suorittaminen ei välttämättä ole pelkästään kuluerä toki etukäteen hankittua kevytautoksi muutettavaksi tarkoitettua henkilöautoa voi käyttää henkilöautona mutta mikäli henkilöautolle ei ole tarvetta ja se halutaan myydä niin sitten mahdollinen vahinko luonnollisestikin on hankintahinnan ja myyntihinnan välinen erotus ja vielä lopuksi se että autokauppa alan mukaan siltä osin mitä liikenne ja viestintäministeriö on saanut tietoa

kevytautokaupat on tehty pääasiallisesti ehdollisina sen mukaan että ne voidaan purkaa jos tämä laki ei ajatellusti tule voimaan joten voitaneen ajatella että tämä valittu toimintalinja on tässä tilanteessa varsin perusteltu
arvoisa

rouva puhemies on todella hienoa että tämän käsittelyn yhteydessä on eurooppaministeri tuppurainen ja hänen selontekonsa juuri äsken tästä tilanteesta oli mielestäni todella hyvin tilannetta kuvaava on hienoa myös että työministeri liikenneministerin sijaisena toimiva ministeri harakka on paikalla ja kuulimme myös teidän kantanne tästä asiasta jos käydään nopeasti tämä historia niin tämähän on kaatunut viime kaudella tehtyjen päätösten pohjalta nyt eun kautta tämän hallituksen syliin siltä osin että meidän täytyy yrittää pitää huoli siitä että tuo edellisen eduskunnan sadanseitsemänkymmenenkuuden edustajan tahtotila kansallisesta kevytlainsäädännöstä saadaan toteutumaan tahtotilamme mukaisesti eun huomautuksiin on kuitenkin vastattava ja sen vuoksi tämä esitys on vastuullinen että

huomautuksiin pystytään reagoimaan no se mikä on muuttunut tuon vuoden takaisen päätöksen osalta on oikeusasiamiehen arvio siitä voidaanko tätä lakia tällä hetkellä marraskuun alussa ottaa ottaa voimaan meillä on siis käytännössä kolme vaihtoehtoa se että laki tulisi voimaan ensimmäinen marraskuuta yhdeksäntoista mikä on kaikkein vastuuttomin siltä osin että siihen liittyy suurimmat riskit siitä että tämä lainsäädännön muutostyö ei onnistukaan ja joudumme tämän peruuttamaan tämä olisi kuluttajillekin kaikista pahin vaihtoehto

voisimmeko esimerkiksi vaatia että virkamiehet joutuisivat valtioneuvoston asetusten ja traficomin määräyksen antamiseen vastoin oikeusasiamiehen neuvoja sitten meillä on tietenkin vaihtoehto että tämä laki olisi kumottu kokonaan ja olemme valinneet hallituksessa tämän helpoimman ja mahdollistavan tien sille että saadaan kansallinen lainsäädäntö eli lykätään tätä lain voimaantuloa jotta meillä jää aikaa vastata näihin asioihin se että täällä on tullut vastustusta tästä vuoden lykkäyksestä on surullista koska koen tämänkin tämänkin päivän keskustelujen pohjalta että tahtotila on varsin yksimielinen sen vuoksi

että tämä laki tulisi voimaan vuoden päästä

arvoisa rouva puhemies päätin nyt vilkkaan keskustelun jälkeen osallistua itsekin tähän kevytautokeskusteluun tämä kevytauto on minun mielestäni hyvä asia sitä tulee edistää mahdollisimman nopeasti ja minun mielestäni meidän pitäisi ottaa se käyttöön niin kuin eduskunnassa on päätetty sataseitsemänkymmentäkuusi kansanedustajaa on tämän hyväksynyt ja se kertoo siitä että tahtotila on ollut hyvin yksimielinen mielestäni tämä laki on kuitenkin tietyllä tapaa huono

lakiin on kirjattu tällainen vuosimalliraja tälle autolle meidän ehkä olisi syytä ollut miettiä voisiko se raja olla jotain muuta yhdeksänkymmentä luvulta asti autoissa on ollut abs jarrut ja airbagit ja olisiko se ollut se vaatimus että siinä kevytautossa tulee olla tällaiset varusteet tämä on epätasa arvoista kaikilla nuorilla tai perheillä perheillä ei ole varaa hankkia näin uutta autoa ollaan puhuttu paljon

maaseudusta ja maaseudun pienituloisista keskustakin on puhunut maaseudun pienituloisista siellä siellä maaseudulla tämä kevytauto ja yhtä lailla mopoauto on antanut hyvin paljon lapsille mahdollisuuksia kulkea harrastuksissa ja ja sillä lailla se on luonut heidän elämäänsä tietynlaista sisältöä ja on päästy pitempien matkojen päästä harrastuksiin ja hyviin harrastuksiin myös minun omat vanhimmat lapseni ovat ohittaneet ja itse henkilökohtaisesti autoalan opettajanakin työskennelleenä työskennelleenä en voinut edes ajatella että ostaisin mopoauton lapsilleni mopoauto on mielestäni erittäin turvaton ja kevytauto loisi sen auton turvan sille kuljettajalle ja se loisi turvaa myös muille jalankulkijoille ja pyöräilijöille ne ovat käyneet huomattavasti kovemmat testit läpi mielestäni

kolaritilanteessa erittäin turvaton

itse kun olen ollut tuossa iässä niin ruotsissa ajettiin epa traktorilla ja ruotsissa ajetaan epa traktorilla edelleen mikä estää meidän maatamme tällaisessa lainsäätämisessä jos naapurimaassa joka kuuluu euroopan unioniin on mahdollisuus rakentaa epa traktoreita ehkä pieni aasinsilta että meidän tulisi joitain muitakin lakeja ehkä ottaa rohkeammin käsittelyyn ilman kumartelua euroopan unionille ehkä myös nuuskassa voisimme toimia samalla tavoin kuin ruotsi toimii

sanotaan olevan semmoinen paikka joka säätää tämän maan lait ja on korkein päättävä elin jos me olemme itsenäinen kansallisvaltio niin ihmettelen sitä että me emme saa ottaa lakia kevytautoista käyttöön vaan me kumartelemme euroopan unionille tässä asiassa edustaja turtiainen esitti puheenvuoron siitä että ajokortin myöntämisen alaikärajaa voitaisiin laskea ehkä meidän kaikkien edustajien tulisi ottaa huomioon yhtenä vaihtoehtona se että ajokortin alaikäraja saataisiin laskettua seitsemääntoista vuoteen koska meillä on vielä maaseudulla nuoria ja ihmisiä annetaan heillekin mahdollisuus osallistua yhä

keskittyvämpään koulutukseen ja harrastuksiin ne keskittyvät kaupunkikeskuksiin ja kyllä meidän maaseudun nuorille pitää antaa mahdollisuus kulkea joko sitten kevytautolla tai tai jopa autolla aikaisemmin näissä harrastuksissa kiitoksia

arvoisa puhemies nyt on keskustelu mennyt jo sen verran pidemmälle että tässä kysymyksessä voi ottaa muutamia ehkä hieman epäpopulistisiakin näkökohtia esille elikkä lähinnä sen että nyt jos hallitus ottaa tämän asian vuodeksi mietintämyssyn alle niin mitä tarkalleen ottaen tässä aiotaan muuttaa jos kerran perusongelma on se että ajokorttiluokat ovat yhteensovittamattomia niin millä tästä laista nyt saataisiin sitten vaatimusten mukainen en nyt pysty sitä näkemään enkä ole kuullut kenenkään tähän kysymykseen keskustelussa vastaavan tämä lopulta niin että edustaja turtiainen oli oikeilla linjoilla siinä että meidän pitäisi ylipäänsä muuttaa henkilöauton ajokortin ikärajaa alemmas eikä lähteä tällaisiin kevytautokokeiluihin onko tämä se todellisuus siinä asiassa itse tähän substanssiin kantaa ottaakseni täällä on paljon puhuttu mopoautojen negatiivisista tai sellaisiksi koetuista piirteistä mutta nythän ei olla kieltämässä mopoautoja vaan ollaan luomassa uutta ajoneuvoluokkaa kevytauto joka kieltämättä on todellisuudessa enemmän nopeusrajoitettu auto on se tietysti kevyempikin siinä on tietty painoraja mutta pohjimmiltaan kyse on siitä nopeusrajoituksesta ja se on myös aivan totta että tämä turvallisuus jota tässä saavutetaan koskee enemmänkin sen kevytauton sisällä kulkevia henkilöitä kuin sinne ulkopuolelle jääviä todettakoon että myös mopoautoissa on abs jarruja ynnä muita turvajärjestelmiä nykyaikana elikkä teknisesti ottaen kaikki faktat mitä keskustelussa on esitetty eivät ihan pidä paikkaansa mutta se siitä substanssista itse en sinänsä myöskään pidä eun edessä nöyristelystä ja onkin hirvittävän hirvittävän mukavaa että myös kokoomus on lähtenyt tässä asiassa perussuomalaisten linjoille elikkä en kuullut viime kaudella hirveästi kokoomuslaisten vaativan eun edessä nöyristelyn lopettamista mutta alkuhan se on tämäkin tosiasia kuitenkin sanoakseni on niin että kun tätä lakia viime kaudella liikennevaliokunnassa käsiteltiin niin kyllä se oli tiedossa että näitä ongelmia siinä voi olla se on todettu moneen kertaan kyllä se oli silloin tiedossa että näitä eu oikeuden kanssa ristiriitaisia asioita tässä voi voi ilmetä ja siksi pidänkin varsin outoina näitä puheita siitä että tämä olisi tullut yllätyksenä enemmänkin kysymys oli varmaan siitä että laki piti saada säädettyä säädettyä nopeasti ja sen takia se vietiin läpi vaikka näistä ongelmista tiedettiinkin no nyt sitten tämä tämä asia on ollut jatkuvaa vatvomista kun tässä on ollut periaatteessa jatkuva markkinahäiriön tilanne käynnissä elikkä ihmiset eivät ole tienneet minkälaisiin autoihin he pystyvät nyt sitten investoimaan ja mihin heidän kannattaa investoida niin sellaisen neuvon antaisin että nyt viimeistään tässä vaiheessa pitäisi olla johdonmukainen ja viestiä julkisuuteen jotain ymmärrettävää siitä mitä tulee voimaan millä aikataululla ja mitä ihmiset voivat ja mitä heidän kannattaa ajoneuvokseen hankkia toisenakin toisin esille ylipäänsä tähän aihepiiriin liittyvää riskiä siitä miten näissä muutoksissa pitäisi huomioida kaksipyöräisten ajoneuvojen mopojen ja moottoripyörien markkinat ja ajokorttimäärät eli toivon mukaan emme luo kehitystä jossa mopojen ja kevytmoottoripyörien korttien ajaminen ja ajoneuvojen ostaminen vähenee entisestään mikä helposti johtaa siihen että myös raskaimmat moottoripyörät vähenevät nyt jo moottoripyörien markkinat ovat varsin kurjassa tilassa toivon ettemme kurista niitä ennestään jotain kompensaatiota sille alalle kyllä tarvittaisiin ainakin kaikki mitä nyt tämän eun puitteissa voimme sinne tuoda

arvoisa rouva puhemies eihän tässä ole mistään muusta kyse siitä että tämä on mopoautolobbareiden kosto brysselin käytävillä kun suomi alkoi tätä lainsäädäntöä tekemään alkoivat myyntitilastot menemään alaspäin ja samalla hetkellä myös lobbarit heräsivät ja ovat vaikuttaneet eu komissioon siltä osin että tällainen nootti meille myöskin tuli eurooppaministeri antoi hyvät perusteet siitä mitä tässä on tapahtunut tämä avasi sitä problematiikkaa mikä tuolta eu komission päästä nyt meitä kohtaan tässä asiassa on tullut ei ole epäselvyyttä siitä etteikö täällä enemmistö kannata näitä kevytautoja se on ihan selvä asia itsekin henkilökohtaisesti kannatan niitä ja mitä täällä on useampaan otteeseen mainittu eli mitkä ovat turvallisuustekijät mitkä ovat tavallaan myöskin kustannustekijät tässä asiassa turvallisuustekijät niin sille kuljettajalle siellä auton sisällä jalankulkijoille kuin ylipäätään suomalaiselle liikenteelle ja liikkuvuudelle jonka meidän nuorillemme tässä luonnollisesti haluamme sallia suomi on pitkien etäisyyksien maa ja itsekin kymmenen kilometriä ähtärin keskustasta tulevana tiedän miten tärkeätä liikkuminen on nuorena pääsi itse liikkumaan mopolla mutta jos mietin omia lapsiani jotka jossakin vaiheessa tulevat siihen ikään että että kulkevat moottoriajoneuvoilla harrastuksiinsa ja kouluun niin kyllä minä mieluummin tämmöisen kevyemmän henkilöauton heille hommaisin eli kevytauton kuin kuin sitten semmoisen peltikotelon mikä on hyvin turvaton eli eli mopoauton minun mielestäni tässä keskustelussa on käyty ihan hyvää pohdintaa pohdintaa siitä että ensinnäkin nyt pitää eu komission kanssa käydä ne keskustelut ja pyrkiä siihen että tämä laki mahdollisimman nopeasti saataisiin meillä voimaan niin että kevytautot saataisiin meillä myöskin on suunniteltu siltä osin tämä aikalisä on nyt otettava mutta mikäli tämä ei lyö tuulta allensa ja ehkä jopa muutoinkin se taisi tulla perussuomalaisten suunnalta oliko edustaja turtiainen vai kuka kuka joka nosti esiin sen me voisimme laskea ajokortti ikää tässä maassa ja ja jos me sitä laskisimme me saisimme myöskin aikaisemmin edellytyksiä lähteä

saamaan sekä asianmukaisen koulutuksen ajokortin että että myöskin sitten edellytyksiä parantaa nuorilla liikkuvuutta varmasti moni meistä maalla kasvaneena on päässyt moottoriajoneuvoja kokeilemaan jo varsin nuorena ja ajamaan niitä niitä nuorena rikos on varmasti vanhentunut kuten edustaja heinonen heinonen sanoi ja on varmasti itsekin päässyt kokeilemaan jo nuorena miehenä autolla ajoa suljetulla tiellä luonnollisesti

käytännön tuntemuksesta tulee ja siitä kasvatuksesta siitä opetuksesta että moottoriajoneuvoja turvallisesti osataan käyttää se on kaiken kaiken lähtökohta sille olipa mikä moottoriajoneuvo sitten tahansa joka tapauksessa toivon että me nyt pääsisimme sillä hyvällä yhteisymmärryksellä mikä täällä tätä lakia säädettäessä jo oli käsittelemään

eu komission kanssa uskon että hallituksen sisällä tästä löytyy joka tapauksessa hyvä yhteisymmärrys kuinka tätä halutaan viedä eteenpäin mutta sitten myös täällä eduskunnassa yhtä yksimielisesti veisimme tämän eteenpäin niin että meidän nuoret voivat käyttää mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja liikkuessaan harrastuksiin kouluun ja niin edelleen missä ikinä näitä ajoneuvoja tarvitsevatkin
arvoisa puhemies

kolme pointtia ensinnäkin tähän olisiko järkevää antaa niin sanottu kevytautolain tulla voimaan vaikka on ilmiselvää ristiriidassa eu lainsäädännön kanssa no ei todellakaan on aivan selvä asia että tämä asia menisi eu tuomioistuimeen ja tämän lain ristiriita eu oikeuden kanssa on niin selvä että myös lopputulos on aivan selvä suomi joutuisi jälkikäteen perumaan tämän lain toinen pointti mitä tämä merkitsisi niille perheille jotka ovat suunnitelleet niin sanottu kevytauton hankkimista se tarkoittaisi sitä että he kokisivat itsensä he olisivat hankkineet auton jolla mahdollisesti ei lainkaan olisi käyttöä ja vaikka sillä olisikin käyttöä niin kiinnittäisin huomiota hallituksen esityksen perusteluissa todettuun komission huomautukseen että alkuperäisen ajoneuvon valmistaja ei olisi enää vastuussa siitä hetkestä alkaen jona ajoneuvo muunnettiin kevytautoksi ei vaikka se palautettaisiin alkuperäiseen tilaansa toisin sanoen perheillä olisi autoja jotka on muutettu kevytautoiksi ja sitten palautettu tavallisiksi autoiksi mutta auton valmistajafirma ei olisi enää vastuussa autosta samalla lailla kuin autonvalmistaja normaalisti on

tämä olisi kuluttajansuojan kannalta ihmisten saattamista todella ikävään tilanteeseen

ja vielä liikenneturvallisuudesta huomaan että useissa puheenvuoroissa joita tässä on käytetty ei ole lainkaan ymmärretty niitä liikenneturvallisuuteen liittyviä näkökohtia jotka komission kirjeessä jota on referoitu hallituksen esityksessä tuodaan esille ja jotka itse toin esiin äskeisessä puheenvuorossani en niitä kuitenkaan toista mutta siteeraan liikenneturvan nettisivuilta muutamia tietoja liikenneturva kertoo että nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi valtaosa valtaosa nuorista ei kuulu riskiryhmään mutta nuoria riskikuljettajia on kuitenkin arvioitu olevan kymmenen viiva seitsemäntoista prosenttia kaikista nuorista nuoren kuljettajan onnettomuusriski kasvaa kun kyydissä on kavereita ja kuudessakymmenessäseitsemässä prosentissa nuorten miesten ja kolmessakymmenessäviidessä prosentissa nuorten naisten alle kaksikymmentäneljä vuotiaiden kuljettamista autoista joilla on aiheutettu kuolonkolari on ollut kymmenen prosentin ylinopeus nämä ongelmat eivät vähenisi niin sanottu kevytautolailla vaan pahenisivat

arvoisa rouva puhemies edustaja hassi on käyttänyt tässä mielenkiintoisia puheenvuoroja ja sinänsä minusta olennaista pohdintaa tässä oli toisaalta tähän turvallisuuteen liittyen johon palaan kohta mutta erityisesti tähän eu tuomioistuimeen liittyen elikkä miten olisi poissuljettua se että jos laki tulee voimaan niin voimaantulon jälkeen lähdetään tekemään ne lakiin tarvittavat muutokset jotta se täyttää tämän eu lainsäädännön sillähän vältettäisiin sitten se eu tuomioistuin perheet ovat nyt hankkineet näitä ajoneuvoja ottaen huomioon sen että lainsäädäntö on siis tulossa voimaan ensi kuun alussa tämän on eduskunta laajasti hyväksynyt tasavallan presidenttikin on jo lain vahvistanut miten olisi näin ollen huonompi vaihtoehto se että annetaan lain tulla voimaan ja nuoret pääsevät tänä talvena sitten jo turvallisesti tuonne tien päälle ne nuoret jotka oikeasti paljon esimerkiksi valtateillä liikkuvat joiden perheet ovat jo halunneet turvallisuuteen panostaa hankkimalla näitä

ncapn testeissä on osoittautunut aivan suorastaan olemattomaksi kun taas sitten kaikki nämä kevytautot joutuvat täyttämään ne kriteerit jotka henkilöautolle asetetaan ja kun nämä nuorten käyttöön tulevat kevytautot olisivat uusia niin ne olisivat kyllä taatusti turvallisempia kuin mitä nämä mopoautot ovat ja toki edustaja hassilla oli mielenkiintoisia fysiikanteoriaan liittyviä näkökulmia muistelisin itse että kyllä näitä peruskoulun yläluokilla jo opetettiin ei tarvitse lukion fysiikkaan turvautua no se on totta edustaja hassi on aivan oikeassa että kaikki edustajat eivät ole käyneet peruskoulua se on tietysti aivan aivan totta

nämä kevytautot ovat myös ympäristöystävällisempiä tämäkin on ehkä sellainen asia joka ei välttämättä hahmotu ihan helposti niin kuin edustaja hassi tuossa kuvasi mutta kyllä vaikka kevytautot ovat isompia ja painavampia kuin mopoautot niin ne ovat myös ympäristöystävällisempiä koska niissä on hiukkassuodattimet ja niissä esimerkiksi on typen oksideja suodattavat scr laitteistot niin kuin autoissa kuuluu olla kun taas sitten nämä mopoautot käyttävät dieseliä eikä niissä ole minkäänlaisia suodattimia ja jos nyt mietitään tuolta maailmalta suurkaupunkeja niin siellä kyllä pyritään nämä mopoauton tyyppiset moottorit nimenomaan kieltämään
rouva puhemies käyneet hyvää keskustelua tästä hallituksen esityksestä ja itse toivon että tämä voi nytten mennä eteenpäin tällaisenaan

tämä harmillinen tilanne vuoden siirtymäaika nyt johtuu se johtuu eu komission kirjelmästä ja siitä huomautuksesta mikä on tullut ja itse asiassa kun täällä jo jo eräässä puheenvuorossa viitattiin siihen eu komission kirjelmään niin se kirjelmä on kyllä luettavissa lvmn sivuilta tosin se on kopio ja se on suomenkielinen siellä eli se on hyvin ymmärrettävässä muodossa ja luettavissa sitten täällä on viitattu ruotsiin että miksei ole samanlainen kevytautolainsäädäntö kuin ruotsissa ruotsissa ne ovat hyvin erilaisia autoja ne ovat traktoreita käytännössä niillä saa ajaa maksimissaan kolmeakymmentä kilometriä tunnissa niissä ei käytännössä saa olla takapenkkiä vaan maksimissaan yksi viiva kaksi henkilöä kuljettajan lisäksi siinä edessä se on hyvin erilainen ratkaisu siellä on monia muitakin sellaisia ratkaisuja mitkä ovat erilaisia kuin suomessa me olemme yrittäneet tehdä tähän ja nyt olemme komissiosta saaneet huomautuksen siitä ja mahdollisesti joutuisimme sanktioihin ja on tärkeää että nyt käydään komission kanssa ne keskustelut miten saadaan suomessa suomalainen malli tähän hallitus ei todellakaan ota mietintämyssyn alle tätä asiaa vaan sen jälkeen kun saadaan tämä asia eteenpäin päästään seuraavaan vaiheeseen ja laitetaan lvmn virkamiehet töihin ja etsimään niitä ratkaisuja keskusta haluaa olla myöskin koska me olemme hallituspuolue yhdessä kaikkien puolueiden kanssa kaikkien eduskuntaryhmien kanssa etsimässä niitä ratkaisuja jotta saadaan tämä asia maaliin kevytauto on myös ilmastoteko käytännössä koska esimerkiksi joukkoliikenne ei toimi todellakaan läheskään koko suomessa täällä pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne toimii mutta ei tarvitse mennä kovin kauas omaan maakuntaanikaan niin siellä ei joukkoliikenne kevytautot mahdollistavat nuorille myöskin pääsyn harrastuksiin se on hyvä asia ja kevytauto voi olla myöskin ikäihmisille ratkaisu tulevaisuudessa liikkumiseen kun se on sitten aikanaan muutettavissa myöskin takaisin perheautoksi itse uskon että se on myöskin tulevaisuutta etsitään siis ratkaisuja eikä käytetä sitä koko vuotta mikä nyt on vaan löydetään yhdessä ne nopeammalla aikajänteellä

arvoisa rouva puhemies juuri näin kuin edustaja torniainen erinomaisessa puheenvuorossaan totesi pitää viedä täydellä maalaisjärjellä läpi niin että saadaan myös euroopan unionin päätöksentekokoneiston kautta se siunaus mikä tälle ilmeisesti tarvitaan kiitän tässä vaiheessa jo arvoisia ministereitä siitä että he ovat erittäin kiireisistä aikatauluistaan huolimatta tänne vaivautuneet ja päässeet tulemaan on hienoa että ministeri tuppurainen piti erinomaisen analyyttisen puheenvuoron ja kertoi mistä tässä on kysymys se on eduskunnan arvovallan tärkeää nostamista ja on meille erittäin arvokasta että saamme suoraa tietoa suoraan eusta tämän asian käsittelyssä vielä yksi asia jäi sanomatta ja se on tämä yleinen mieliala miten me koemme euroopan unionin tässä asiassa tai missä tahansa muussa asiassa koemmeko me sen sellaisena kauheana byrokratian keitaana joka suoltaa päätöksiä tai säännöksiä joissa ei ole mitään järkeä tässä nyt olisi sellainen pelin paikka että me hoitaisimme tämän tyylikkäästi loppuun että tämä asia saataisiin mahdollisimman äkkiä pantua täytäntöön ja meidän nuorillemme turvalliset kulkemisvälineet tuolla maanteillä pitää muistaa että ne autot kevytautot volkswagen golfit sun muut ne ovat äärimmäisen hyviä autoja esimerkiksi valovarustus niissä on tänäpänä aivan loistava viisi vuotta vanhassa golfissa on esimerkiksi niin hyvät valot tänäpänä että mopoautoissa ei ole kymmentä prosenttia sitä valoa mitä siinä autossa on

sille kuljettajalle äärimmäisen turvallinen kaikilla mittareilla mitattuna se on turvallinen toivoisin että meillä eduskunnassa löytyy niin paljon niin paljon yhteishenkeä ja järkeä että saamme tämän asian vietyä läpi järkevällä nopealla aikataululla ja jos sattuisi nyt niin käymään että euroopan unionin komissiolle ilmeisesti on annettu kohtalaisen hyviä syöttöjä jostakin että tätä kannattaisi vähän niin sanotusti kurmoottaa niin kuin pohjalaiset sanovat niin siinä tapauksessa

me olemme olemme olleet joskus nuoria kyllä mekin joskus ajelimme sillä mopedillamme vähän miten nyt sanoisin semmoisiakin semmoisiakin nopeuksia jotka eivät välttämättä olleet ihan lainmukaisia mutta yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia meidän nuoristamme aivan varmasti on vastuullisia joukossa on aina muutama poikkeus joista vain puhutaan ja leimataan koko nuorisoporukka vastuuttomaksi meidän nuoremme ovat hyviä vastuullisia nuoria jotka haluavat rakentaa järkevää suomea se viesti meiltä pitää tästä talosta lähteä että me luotamme heihin ja annamme heille mahdollisuuden turvalliseen liikkumiseen se on vähin mitä me voimme voimme tässä

olen saanut sekä tällä kaudella että aikaisemmalla kaudella olla suuressa valiokunnassa aika paljon käsittelemässä näitä erilaisia euroopan unionista tulevia esityksiä kuten kaikki täällä tietävät olen olen vahvasti euroopan unionin kannattaja ja useimmiten pidän järkevinä niitä esityksiä mitä sieltä tulee mutta nyt on kyllä pakko sanoa että tässä komission kirjelmässä ei ole kyllä järjen hiventäkään ja ne kaikki perustelut mitkä täällä on täällä on ainoastaan yksi järkeenkäyvä perustelu ja se lukee hallituksen esityksessä ja se on se että tässä ikään kuin markkinat vääristyvät koska mopoautojen markkinamahdollisuudet heikkenevät kun ne ovat eurooppalaisia valmistajia eli tällä komission esityksellä ei ajeta mitään muuta kuin sitä että mopoautojen valmistajien ja niitä myyvien asema ei heikkene liikenneturvallisuuden kanssa yhtään mitään tekemistä tämän asian suhteen tämä tämä asia on on koskettanut sitä paikkakuntaa josta itse tulen sastamalaa hyvin kovasti koska meillä oli se valitettava onnettomuus jossa rattijuoppo ajoi kahden seitsemäntoista vuotiaan mopoautolla ajaneen ylitse voi olla että siinä turmassa ei olisi normaali autokaan auttanut mutta se on ollut todella järkyttävä kokemus ei sekään ole lopettanut sitä edelleen siellä mopoautoilla ajellaan koska sellaisessa maaseutukunnassa on paljon niitä ihmisiä jotka asuvat niin kaukana keskustasta ja kun joukkoliikenne ei toimi ettei nuorilla käytännössä ole muuta vaihtoehtoa päästä liikkeelle kuin tämä kuuluisa mopoauto ja kun täällä puhutaan siitä

eivät välttämättä hallitse sitä liikennettä ainakaan silloin jos on kavereita mukana niin se on varmaan ihan totta ja se on se on oma ongelmansa mutta kyllä se koskee mopoautolla ajavia ihan samalla tavalla kuin kevytautolla ajavia mopoauton kyytiin mahtuu ehkä vähemmän väkeä kuin kevytauton kyytiin mutta

jos sillä kohtaa vaikka jalankulkijan tai polkupyöräilijän se ei siitä muutu yhtään miksikään toivon että että hallitus löytää tähän asiaan nyt yhdessä euroopan unionin komission kanssa kanssa ratkaisun tässä on kyse todella merkittävästä asiasta minä näen sen myös yhdenvertaisuuskysymyksenä niitä nuoria kohtaan joilla ei ole mahdollisuutta päästä harrastuksiin tai tai kavereiden piiriin joiden pitää julkista liikennettä käyttää ja joita eivät aina vanhemmat ehdi kuljettamaan niin että he voivat tehdä sen mahdollisimman turvallisesti joten tämä on erittäin tärkeä asia

puhemies tässä on tullut keskustelussa esille tärkeänä seikkana myös ajokortinsaamisedellytykset meillähän kaksituhattakahdeksantoista kevennettiin b ajokortin saamisen edellytyksiä poikkeusluvalla ja tuon jälkeen niitä on myönnetty noin kymmenentuhatta kappaletta tämän asian tarkastelulle on varmastikin tarvetta tässä keskustelussa on tullut hyvin esille se että me olemme tälläkin kertaa likipitäen yksimielisiä tämä kevytautoja koskeva laki täytyy saada mahdollisimman pian voimaan niin että se kelpaa eu komissiollekin tässä on tärkeänä asiana nostettu esille myös liikenneturvallisuus nyt meillä hallitusohjelmassa on mielestäni hyvät linjaukset siitä että liikenneturvallisuutta parannetaan merkittävästi ja esimerkiksi väylien peruskorjauksessa on juuri kysymys siitä että me vahvistamme myös turvallisuutta ja kun siellä noilla kevytautoilla ajaa niin se on turvallisempaa kun tiet ovat kunnossa tässä meillä oli vuonna kaksituhattakymmenen liikennekäytössä noin neljätuhattakolmesataa mopoautoa kun seitsemän vuoden kuluttua määrä likipitäen tuplaantunut vuonna kaksituhattaseitsemäntoista meillä oli jo kahdeksantuhattasata mopoautoa käytössä niin kuin olemme tässä keskustelussa hyvin kuulleet ja sitä on hyvin kuvattu on selvää että tällainen kevytautoksi muutettu auto on huomattavasti turvallisempi kuin tällainen mopoauto kun tarve on näin selkeä tämä kevytautolaki täytyy ripeästi viedä eteenpäin

täytyy tehdä kaikkemme jotta tämä laki saadaan voimaan ja kevytautot tuonne liikenteeseen koska se on meidän nuorten ja se on meidän kaikkien etu

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

käyttöön ja niin muuten tukee suomen kansakin tällä esityksellä on ollut vahva suomalaisten tuki ja minusta tällaiselle vuoden viivyttelylle ei ole mitään syytä jos korjauksia halutaan tehdä ne olisi ollut mahdollista tehdä huomattavan paljon nopeammin ja ja saada tämä laki voimaan vielä tämän vuoden puolella kun olen kuunnellut tätä keskustelua niin

jää nähtäväksi arvon keskustalaiset kyllä maaseudun nuoret ja perheet nyt odottavat että te olette tässä heidän tukenaan ja turvanaan ja ja pidätte huolta että sielläkin pystytään liikkumaan maaseudulta seutukaupunkeihin ja seutukaupungeista maakuntakeskuksiin ja niin poispäin arvoisa puhemies haluan antaa kiitosta ministereille tuppuraiselle ja ja harakalle siitä että olette täällä paikalla ja olette käyttäneet puheenvuoroja tässä asiassa itse pidän sitä tärkeänä että ministerit osallistuvat näihin keskusteluihin ja vaikka ministeri marinilla on liikenneministerinä hyvä syy tänään olla pois tästä keskustelusta ja ja tuosta aiemmastakin keskustelusta niin ihmettelen miksi tämä lainsäädäntö laitettiin tälle päivälle kun hallituksella oli tieto että ministeri marin ei tähän osallistu nyt tässä on käymässä itse asiassa että liikenneministeri ei osallistu tähän julkiseen keskusteluun millään tavalla kun tiedot kertovat että huomenna tämä ollaan jyräämässä liikenne ja viestintävaliokunnassa läpi eli tänään käydään lähetekeskustelu ja tänään on jo kuulemma kuultu jo muutamaa asiantuntijaa ja enää lisäasiantuntijoille ei ole edes varattuna aikaa huomenna tämä jyrätään hallituksen esityksenä läpi valiokunnasta ja näyttää siltä että liikenneministeri marin ei tähän julkiseen keskusteluun ole osallistumassa tämä on se kritiikki mikä meillä meillä tähän käsittelyyn liittyy arvoisa puhemies omaisuudensuoja on turvattu suomalaisille perustuslailla kun tutustuin tämän toisen kierroksen lausuntoihin niin aika pysäyttävää oli se että esimerkiksi one pro niminen toimija jolla on lite on meta system autonamics ja alihankkijat he kertovat että he ovat luottaneet siihen että eduskunnan suuri enemmistö ja presidentin lainvahvistus ovat taanneet sen että he ovat jo investoineet tähän

kaksituhattakaksikymmentä kevääseen mennessä kokonaisinvestoinnit nousevat noin kuuteen miljoonaan no todennäköisesti he nyt laittavat seis nämä investoinnit ja siellä muuten arvoisa työministeri harakka puhutaan ihan merkittävistä työllisyyspanoksistakin mitä mitä tähän on laitettu piirla oy omassa lausunnossaan kertoo vms lite versiosta ja he kertovat että hekin ovat luottaneet siihen että tämäntyyppisessä valtiossa voidaan luottaa siihen että eduskunnan hyväksymä ja presidentin vahvistama lainsäädäntö tulee päätetyn siirtymäajan jälkeen voimaan he kertovat hankkineensa rajoittimia noin sadallaviidelläkymmenellätuhannella eurolla he kertovat omassa lausunnossaan tuon summan nousseen muiden työpanosten osalta vielä isommaksi näissä lausunnoissa muun muassa kolmen lapsen isä tuukka turunen tuo esille sen että ei tätä saa tarpeettomasti viivyttää olen tuon kolmen lapsen isän kanssa samaa mieltä ja viisitoista vuotiaan nuoren isä jari vaittinen myös tuo huolensa esille näissä lausunnoissa eli ihan tavalliset suomalaiset ihmiset ovat kantaneet huolta ja tuoneet esille sen että he odottavat omille nuorilleen näitä turvallisempia kevytautoja

tässä on nyt kyse siitä millä tavalla me suhtaudumme tähän kysymykseen ja esitän että eduskunta päättää pyytää tästä tästä hallituksen esityksestä perustuslakivaliokunnalta lausunnon

ole sinänsä suuresti yllättynyt mutta kuitenkin pidän hiukan surullisena sitä että nämä liikenneturvallisuuden perusasiat joita olen tuonut esille ja joita on myös hallituksen esityksen perusteluissa referoiduissa eu komission esille nostamissa näkökohdissa suurin osa tämän keskustelun osallistujista haluaa sivuuttaa kokonaan kun tässä keskustelussa väitettiin että niin sanottu kevytautot olisivat myös ympäristön kannalta parannus niin siteeraan hallituksen esityksen perusteluista sitä komission näkökohtaa joka liittyy päästöihin komissio toteaa että

ajettaisiin pääosin sellaisella nopeusalueella jolle se auto ei ole suunniteltu ei ole mitään tietoa siitä mitkä olisivat sen auton tosiasialliset päästöt toisin sanoen ei olisi mitään takeita siitä että nämä autot siinä todellisessa käytössä mihin ne joutuvat vastaisivat niitä päästörajoja joita eu lainsäädäntö edellyttää mitä tulee sitten siihen olisiko ollut mahdollista korjata tämä lainsäädäntö nopealla aikataululla niin muistuttaisin vain mieliin että sipilän hallitus joka tietysti olisi siihen työhön voinut ryhtyä viimeiset kuukautensa toimi toimitusministeristönä varsinainen poliittinen hallitus saatiin vasta kesäkuussa ja lähes koko tämän ajan hallitus on hoitanut myöskin eu puheenjohtajuutta eli se seikka että komission kanssa olisi voitu selvittää nyt ennen marraskuun alkua se olisiko löydettävissä

tästä niin sanottu kevytautolaista jonkinlainen versio joka ei olisi niin räikeässä ristiriidassa eu lainsäädännön kanssa on kyllä ihan kukkua

tosiaan edustaja torniainen tuntee asiaa hyvin ja laajasti ja tuntee tuntee ruotsinkin lainsäädäntöä ja kuvasi aivan oikein että nämä ruotsalaisten nuorten käyttämät epa traktorit ovat hyvin erilaisia kuin mitä nyt suomen kevytautolainsäädäntö tarkoittaisi mutta sitä suuremmalla syyllä kysyn jos kerran ruotsilla on mahdollisuus luoda tällaisia omiin olosuhteisiinsa sopivia poikkeuksia niin miksei suomella olisi mahdollisuus luoda omiin olosuhteisiinsa soveltuvaa lainsäädäntöä joka ehkä poikkeaa eurooppalaisesta valtavirrasta mutta olisi meillä perusteltua jos tosiaan liikenneministerin sijaisena täällä ansiokkaasti keskusteluun osallistunut ministeri harakka pystyisi avaamaan tarkemmin mutta arvoisa puhemies ehkä se kaikkein olennaisin näkökulma liittyy nyt tässä yhteydessä myös tähän perustuslakinäkökulmaan jota edustaja heinonen kuvasi hyvin tosiaan monet yritykset mutta myös monet perheet ovat investoineet jo siihen että tällainen uusi lainsäädäntö tulee voimaan ja mielestäni perustuslakivaliokunnalla olisi varmasti paikallaan pohtia tarkemminkin onko näillä jo investointeja tehneillä ollut oikeutus näin asiaa ennakoida toisaalta sitten mielestäni tärkeä perustuslain näkökulma on myös se että perustuslain seitsemännen pykälän mukaan jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja jos me eduskuntana olemme asian äärellä jossa voisimme lainsäädäntömuutoksella lisätä turvallisuutta tässä tapauksessa nuorten turvallisuutta niin mielestäni on kyllä vakavan pohdinnan paikka jos emme tätä turvallisuutta lisäävää lainsäädäntöä mahdollista tässäkin mielessä ehkä perustuslakivaliokunta voisi asiaa katsoa ja mielestäni kyllä yksi näkökohta on

vastuu ympäristöstä mielestäni tällaisella peruskoulun ja lukion fysiikan ymmärryksellä nämä olisivat ympäristöystävällisempiä kuin mopoautot mutta ehkäpä tässäkin perustuslakivaliokunta voisi kuulla vaikka asiantuntijoita aiheeseen liittyen elikkä arvoisa puhemies kannatan

itse näen että tämä hallituksen esitys tulee saada mahdollisimman nopeasti päätökseen kuitenkin meillä ensimmäinen yhdettätoista lähestyy ja toivon että siitä aikarajasta ei mennä yli tämän hallituksen esityksen vuoden aikana suomi varmasti etsii yhdessä komission kanssa niitä ratkaisuja miten kevytautolainsäädäntö suomessa saadaan voimaan itse toivon näin ja itse uskon näin kuten ministeri tuppurainen täällä omassa puheenvuorossaan toi jo esille niin komissio on myöskin valmis etsimään ja keskustelemaan asiasta ja toivon että näin myöskin tehdään edustaja heinonen omassa puheenvuorossaan peräsi sitä mikä on keskustan kanta käytännössä tähän asiaan olen jo useampaan otteeseen useammassa puheenvuorossa sanonut keskusta haluaa että suomeen saadaan kevytautolainsäädäntö yhdessä eun komission kanssa siten että se myöskin täyttää kaikki vaatimukset edustaja autto myöskin sitä epäili voiko meillä olla samanlainen lainsäädäntö kuin ruotsissa itse näen että sen ei tarvitse olla juuri samanlainen kuin ruotsissa itse toivon että meillä on sellainen lainsäädäntö mikä täyttää suomen olosuhteet ja viedään niitä asioita eteenpäin suomi on pitkien etäisyyksien maa ja täällä ei joukkoliikenne toimi läheskään koko suomessa me tarvitsemme nuorten liikkumiseen erilaisia vaihtoehtoja ja kevytautovaihtoehto on yksi sellainen se on turvallisempi omasta mielestäni kuin mopoauto mutta tämä kevytautolainsäädäntö ei sulje pois olemassaoloa suomessa ja se on tärkeä huomioida tässäkin asiassa etsitään yhdessä niitä ratkaisuja itse uskon että kun käydään ja kaikki käyvät läpi tuota eu eu komission kirjelmää ja mitä sieltä vaaditaan niin niitä ratkaisuja kyllä löytyy siellä muun muassa puututaan

miten sitä nopeutta rajoitetaan ovatko ne mekaanisia vai elektronisia sitä voidaan varmasti selvittää itse uskon että myöskin siitä löytyy ratkaisu onko nopeus se mikä viime kaudella päätettiin kuusikymmentä kilometriä tunnissa vai voiko se olla hieman alhaisempi itse toivon ettei se kuitenkaan mene siihen mikä se ruotsissa on kolmekymmentä kilometriä tunnissa

ovatko kevytauton painorajat juuri nämä on syytä pohtia mutta turvallisuus ennen kaikkea turvallisuus ennen kaikkea ja nuorten liikkuminen

loppuun haluan korjata aiemmassa puheessani kertomani mopoautojen myyntimäärän niin että jää pöytäkirjaan oikea luku se oli normaalitilanteessa siis ennen tämän lainsäädännön hyväksymistä noin kuusisataa autoa eikä eikä pienempi kuten aiemmin sanoin

arvoisa puheenjohtaja yksi oikaisu tuohon aikaisempaan puheenvuoroon jossa esiintyi se että mopoautoa voisi ajaa t kortilla eli traktorikortilla sehän ei suinkaan pidä paikkaansa aivan alkuun kun näitä mopoautoja rupesi suomeen tulemaan niitä hommattiin aikuisille vanhemmalle väestölle sillä olettamalla että ennen vuotta kahdeksankymmentäviisi syntynyt henkilö voisi ajaa mopoautolla ilman mitään ajo oikeutta se vääristymä johtuu ehkä osastaan myöskin siitä että päämaat ovat ranska italia ja espanja missä näitä on vanhemmalla väestöllä käytössä ja missä he saavat ajaa ilman mitään ajo oikeutta kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä kun on näitä myös kolareissa mukana ollut katsomassa että kevytauto tai hidastettu auto kuten edustaja hassi sanoi meidän nuorille huomattavasti turvallisempi kuin tämä niin sanottu mopoauto
arvoisa puhemies yksi asia vain kun tässä on kovasti todisteltu että komission kanta on mopoautojen valmistajien lobbauksen tulosta niin kysyn vain että keiden kannat ovat autokauppiaiden lobbauksen vaikutuksesta syntyneitä

arvoisa puhemies kun hassi puhui tästä liike energiasta ja muusta

jos tuolla logiikalla ajattelee tätä mopoautoasiaa niin ehkä sitten voisi hassi esittää että henkilöautolla on joku painoraja niin että kahdeksantoista vanhana saa ajaa vain yhdeksänsataa kiloista ja sitten kaksikymmentäviisi vuotiaana tuhatkaksisataa kiloista ja kolmekymmentä vuotiaana sitten tuhatviisisataa kiloista

energialla ja massalla ole mitään tekemistä meillä on kahdeksantoista vuotiaita ammattikoulusta valmistuneita autonkuljettajia jotka ajavat kuusikymmentätuhatta kiloa painavaa autoa

näkisin nyt vain että tämä asia pitäisi saada pikaisesti käyntiin tuolla työhuoneessani kuulin että jotkut yritykset ovat investoineet ja ostaneet joitain rajoittimia varastoon onhan tämä ihan käsittämätöntä että lakia joka on tulossa voimaan muutetaan tässä vaiheessa suomi on kansallisvaltio käsittääkseni ja ottaa ohjeita omaan lainsäädäntöömme mistään yläpuolelta pidetään maa itsenäisenä ja tehdään itsenäisiä päätöksiä kiitoksia
ministeri haluaa käyttää vielä puheenvuoron riittääkö minuutti
arvoisa puhemies kiitän edelleen keskustelusta nyt tässä loppuvaiheessa nostettiin esiin tämä omaisuudensuoja joten on ehkä tärkeää tässä nyt vielä korostaa sitä että lakia ei ole kumottu eikä lakia olla muuttamassa vaan lain voimaantuloa ollaan siirtämässä mikäli joku kokee että tästä aiheutuu taloudellista haittaa niin on tietenkin mahdollista hakea vahingonkorvausta joka sitten viime kädessä tuomioistuimessa ratkaistaan mutta on syytä huomata se punninta joka tässä on käyty että myös lain voimaantulo nostaa merkittävästi sitä riskiä komissio käynnistäisi rikkomusmenettelyn josta seurauksena saattaisi olla sitten lopulta se että suomalaiset yksityishenkilöt ja yritykset kärsisivät mittavampaa taloudellista vahinkoa ja omaisuuden menetystä puhumattakaan sitten siitä että suomen valtio tietoisesti luopuisi aiemmasta varovaisuusperiaatteestaan